ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö kaksikymmentä yleiskeskustelu asiasta päättyi kahdeskymmeneskuudes kymmenettä kaksituhattakuusitoista pidetyssä täysistunnossa nyt käsitellään muutosehdotukset

arvoisa puhemies ehdotan kolmannen pykälän poistettavaksi vastalauseen mukaisesti

arvoisa puhemies kannatan

pykälän poistettavaksi vastalauseen mukaisesti

arvoisa puhemies ehdotan kahdeksannentoista pykälän muutettavaksi vastalauseen mukaisesti

arvoisa puhemies ehdotan

arvoisa puhemies ehdotan

puhemies ehdotan voimaantulosäännöksen muutettavaksi vastalauseen mukaisesti

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö kaksikymmentäkaksi yleiskeskustelu asiasta päättyi kahdeskymmenesseitsemäs kymmenettä kaksituhattakuusitoista pidetyssä täysistunnossa nyt käsitellään muutosehdotukset

arvoisa puhemies ehdotan

a pykälää muutettavaksi vastalauseen yksi mukaisesti
arvoisa herra puhemies kannatan

arvoisa puhemies ehdotan muutettavaksi vastalauseen yksi mukaisesti

toiseen käsittelyyn päiväjärjestyksen viides asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

keskustelu edustaja heinonen arvoisat edustajat arvoisat edustajat täällä on pyydettyjä puheenvuoroja pyydän siinä määrin hiljaisuutta että edustaja heinonen saa sanan haltuun

arvoisa herra puhemies vaikka vasta aloitan niin väki jo poistuu salista mutta puhun siitä huolimatta arvoisa puhemies haluan kiittää siitä että saan olla tällä puhujalistalla ensimmäisenä sillä suomalainen ruoka on
anteeksi puhuja nyt minä kyllä vetoan niihin edustajiin jotka haluavat käydä keskusteluja keskenään että se keskustelu käytäköön tämän salin ulkopuolella edustaja heinonen olkaa hyvä
arvoisa puhemies haluan kiittää siitä että saan olla tällä puhujalistalla ensimmäisenä sillä suomalainen ruoka on minulle sydämen asia

maa ja metsätalousvaliokunta on käsitellyt asiaa ja todennut että maatalousmarkkinoilla on tapahtunut odottamattomia markkinahäiriöitä joiden seurauksena tuottajahinnat ovat laskeneet merkittävästi erityisen tähän ovat vaikuttaneet venäjän vuonna kaksituhattaneljätoista asettamat elintarvikkeiden tuontikiellot mutta myös esimerkiksi eun luopuminen maitokiintiöistä maidon tuottajahinta on laskenut kuusitoista prosenttia helmikuusta kaksituhattaneljätoista tämän vuoden helmikuuhun sianlihan tuottajahinta on laskenut viisitoista prosenttia broilerin yksitoista prosenttia leipävehnän kahdeksan prosenttia naudanlihan seitsemän prosenttia ja samaan aikaan tuotantopanosten hintojen nousu on jatkunut energiakustannuksia lukuun ottamatta mikä on nopeasti johtanut siihen että maatilojen maatilojen lyhyen aikavälin maksuvalmius on heikentynyt ja tiloilla on vaikeuksia selviytyä normaalin toiminnan aiheuttamista juoksevista kustannuksista tai velkojen lyhennyksistä näin toteaa maa ja metsätalousvaliokunta omassa

uusi laki maatiloille tänä ja ensi vuonna myönnettävistä valtiontakauksista ja toivotaan että niillä toimenpiteillä maatilat selviävät yli näiden vaikeiden aikojen on merkille pantavaa että viime vuonna vain maa ja metsätalousyrityksissä tällä toimialalla konkurssien määrät nousivat edellisvuodesta kaikilla muilla toimialoilla kuin maa ja metsätaloudessa konkurssien määrä laski ja suhteellisesti eniten rakennusalalla viime vuonna vuonna kaksituhattaviisitoista hakeutui konkurssiin kuusikymmentäseitsemän maa ja metsätalousyritystä ja siinä oli kasvua edellisvuoteen tämä tarkoittaa myös että kasvava määrä tämän alan työntekijöitä on joutunut työttömiksi itse asiassa myös näiden maa ja metsätalousyritysten henkilöstömäärät ovat olleet suurempia kuin aiemmin luonnonvarakeskus totesi viime vuoden tuloksista että viljanviljelyssä kaksi viimeisintä vuotta ovat olleet kannattavuudeltaan erittäin huonoja naudanlihan tuotannon kannattavuus on on heikennyt useampana vuonna peräkkäin tuottajahinnan alamäen ja korkeiden tuotantokustannusten seurauksena ja sikatalouden kannattavuuskerroin romahti

mtkta astetta optimistisempia ja uskovat siihen että pientä parantumista olisi luvassa minulle suomalainen ruoka niin kuin totesin alussa on sydämen asia mutta se on myös huoltovarmuuskysymys on tärkeää että meillä on suomessa omaa ruuantuotantoa ja pystymme myös vaikeina vaikkapa kriisiaikoina takaamaan sen että tässäkin maassa ruokaa riittää me emme voi ajatella ja luottaa siihen että ruokaa löytyisi esimerkiksi eun muista maista tämäntyyppisissä tilanteissa mutta suomalainen ruoka on myös ekologista se on lähellä tuotettua sen kuljetuskustannukset ovat pienempiä siinä mielessä se on myös kannatettavaa suomalainen ruoka on myös tutkitusti puhdasta ja sen kautta maukastakin ja sekin on yksi tärkeä asia siinä että meidän täytyy tehdä toimenpiteitä sen eteen että suomessa ruuantuotanto on tulevaisuudessakin mahdollista tässä salissa on usein kauhisteltu sitä että vaaditaan nollakorotuksia palkkoihin olen vakuuttunut että jokainen suomalainen maanviljelijä olisi tyytyväinen jos he pysyisivät edes siinä heidän kohdallaan on menty useampi vuosi isolla miinuksella palkkatulot ovat alentuneet ja niin kuin aiemmin kerroin monet monet maa ja metsätaloustilat ovat aivan kannattavuuden äärirajoilla ja konkurssien määrä on ollut korkea
arvoisa herra puhemies ehkä se ero tässä onkin että iloitaan puhumisesta mutta täytyy sanoa että maa ja metsätalousvaliokunnassa iloitaan tekemisestä on ollut todella hienoa että valiokunta on yksimielinen ja on rakentavassa hengessä käynyt tätä keskustelua puheenjohtaja lepän johdolla se osoittaa sitä että valiokunta pitää erityisen tärkeänä että tämä eduskuntaan tuodaan ja niin että hallituksen esitystä tältä osin on voitu johdonmukaisesti viedä eteenpäin yhden asian kuitenkin haluan nostaa tässä esille kun puhutaan valtiontakauksista niin ehkä meillä täällä eduskunnassa pitäisi olla mahdollisuus käydä hieman toisen toimialan säätelyn ja ja asioiden kimppuun jos näin kauniisti voisi sanoa niin kuin tiedämme monesti että jos työntekijä jonka taustalla on sairauskassa menee hammaslääkäriin niin hammaslääkäri helposti kysyy että oletteko sairauskassan jäsen vai maksatteko itse ja lasku on vähän sen mukainen tai jos vahingoittunut auto viedään verstaalle niin kysytään että onko teillä kaikenvaravakuutus vai maksatteko itse ja lasku on sen mukainen valitettavasti olen antanut itseni ymmärtää valtiontakausten osalta on hieman samaa piirrettä jolloin pankit pistävät pikkuisen vielä paremmaksi sitä korkoa minkä sitten viljelijä ottaa kun tiedetään että siellä on valtiontakaus mukana tähän meillä pitäisi olla väline tai ainakin ruvetaan aktiivisesti seuraamaan onko

arvoisa puhemies viime maaliskuussa traktorit täyttivät helsingin traktorimarssi oli viljelijöiden hätähuuto tukimaksatusten myöhästyminen pakotteiden ja vastapakotteiden romahduttamat tuottajahinnat ja jatkuvasti nousevat kustannukset sekä kiristyvät velvoitteet ovat syösseet maatilat kannattavuuskriisiin viljelijöiden yrittäjätulo romahti viime vuonna keskimäärin neljäkymmentä prosenttia useilla tiloilla vielä tätäkin enemmän suurin osa kovimmassa kassakriisissä olevista tiloista hiljattain investoineita tiloja joilla tuotanto on sinänsä tehokasta mutta äkillinen markkinaromahdus ja sen aiheuttama tuottajahintojen lasku on aiheuttanut toivottavasti vain tilapäisen kassakriisin kaikki eduskuntapuolueet osoittivat marssilla olleille ymmärrystä ja ystävällisiä sanoja hallituspuolueet lupasivat erityisen kriisipaketin nyt kriisipaketti on koottu ja tämä käsittelyssä oleva laki on osa sitä näillä muutoksilla voidaan myöntää valtiontakauksia erityisille maatalouden vakauttamislainoille sekä myöntää lyhennys ja korkovapaata valtion myöntämistä ja takaamista lainoista on selvää että näilläkin toimilla on tiukat ehdot ja rajat mutta näissä olosuhteissa pidän esitystä erittäin hyvänä saavutuksena valiokunnan käsittelyssä kävi ilmi että onneksemme tätä muutosta tarvitseva joukko ei ole vielä erittäin suuri mutta koska kyse on ikään kuin viimeisestä keinosta perimmäisestä tuesta tilanteessa jossa kaikki muut keinot on on käytetty tämä muutos tämä lakiesitys on erittäin tervetullut ja tärkeä juuri sitä tarvitseville tiloille siinä mielessä olen erittäin tyytyväinen että esitys on nyt täällä käsittelyssä ja sinänsä erittäin tyytyväinen että se saadaan näin nopeasti hyväksyttyä

arvoisa herra puhemies me kaikki tässä salissa tiedämme maatilatalouden taloudellisen tilanteen tämä lakiehdotus valtiontakaukset maksuvalmiuslainoille liittyy yhtenä osana myönnettyyn kriisipakettiin joka omalta suuruudeltaan on noin viisikymmentä miljoonaa euroa sen lisäksi käsittelyssä oleva yrittäjävähennys tulee maatilataloutta hyödyttämään noin kahdenkymmenen miljoonan euron osalta ja metsätaloutta noin viidentoista miljoonan euron osalta eli ne ovat vielä tämän viidenkymmenen miljoonan euron päälle maa ja metsätalousvaliokunnassa tämä lakiehdotus käsiteltiin erittäin ripeästi ja tavoitteena on että näitä lainoja voitaisiin hyödyntää jo loka marraskuun vaihteessa erääntyvien lainojen osalta se on nyt pitkälti kiinni pankeista nyt on kuulunut huolestuttavia piirteitä kun viljelijät ovat käyneet keskusteluja pankkien kanssa niin osa pankeista on lähtenyt siitä että vakautuslainoilla hoidettaisiin erääntyneitä lainoja mutta mielestäni viljelijällä tulee olla oikeus ratkaista se käytetäänkö näitä lainoja erääntyneiden laskujen maksamiseen tai sitten vaihtoehtoisesti lainojen hoitoon lisäksi on tärkeää se että turkistuotanto saatiin mukaan lainsäädännön piiriin turkistuotannon osalta kulunut vuosi on ollut varsin hankala ja siellä on myöskin tarvetta näitten rahoituksien myöntämiseen on hieno asia että se hyvin nopeasti tuli tähän isoon saliin käsittelyyn ja saadaan tämä asia hoidettua

maatalous suomalainen ruuantuotanto on ennennäkemättömän kovissa taloudellisissa ongelmissa hallitus lähti ratkomaan omalta taholtaan sitä kriisipaketilla ja tämä nyt käsiteltävä asia valtiontakauksista on yksi osa sitä erittäin hyvä osa nämä valitut keinot kriisipakettiin on räätälöity niin että ne mahdollisimman hyvin kohdistuisivat juuri niille tiloille jotka ovat kaikkein suurimmissa ongelmissa ja tämä on mielestäni kohtuuhyvin onnistunut tämän lain osalta valiokunta vielä täsmensi muutamia asioita mitä täällä on jo kuultu samoin tuo huoli siitä että tämä tämä ta kaus ei pääomitu rahalaitoksille on kirjattu valiokunnan mietintöön ja se on tärkeä huomata ja tässä myöskin esille tuoda on hyvä että se tuli esille puhemies valiokunta järjesti yhdessä komission dg agrin kanssa viime tiistaina cap seminaarin elikkä tulevan maatalouspolitiikan linjoja luotaavan seminaarin ja siellä eräs

vierailevista puhujista irlantilainen professori totesi että keskimäärin euroopassa väki vaurastuu paitsi ruuantuottajat tämän pitää herättää kyllä niin euroopassa euroopan unionin säädöksissä ja yhteisen maatalouspolitiikan rakentamisessa kuin myöskin meillä kansallisesti meidät kaikki puhemies kestävällä tavalla kriisi ratkaistaan vain sillä että tuottajahinnat ovat sellaisella tasolla että ne mahdollistavat kannattavan maataloustuotannon nyt on pallo kaupalla sipilän hallitus on tehnyt monia asioita jotta kaupan toimintaedellytykset kohentuisivat nyt meidän kaikkien on syytä vaatia että kauppa toimii niin kuin se sanoo elintarvikemarkkinoilla toimivansa tätä meidän pitää vahtia jos kauppa ei näin tee niin todennäköistä on että me olemme jossakin kohdassa uusien kriisipakettien

arvoisa puhemies maalaistalon tyttärenä olen seurannut isän kuoleman jälkeen veljen maatilanpitoa ja ja sen jälkeen nyt veljenpojan ja sanon että se on kivinen ja kova tie aina pitää keksiä jotain uutta jotta pärjäisi eteenpäin maatiloilla on suuria vaikeuksia tänä päivänä tilojen määrä vähenee koko ajan se on hälyttävää kotimainen ruuantuotanto on turvattava siitä hyötyvät kaikki kansalaisemme mtkn puheenjohtaja oli tyytyväinen viime viikolla luin turun sanomia ja hän oli antanut lausunnon että maassamme ollaan menossa nyt siihen suuntaan ja ja hallituskin on on vedonnut siihen että hankintoja julkisiin virastoihin kouluihin laitoksiin lisätään muun muassa ruuantuotannossa ja ja lähiruokaa käytetään ja ja se on hyvä ja oikea suunta meidän kuluttajien pitäisi myös kiinnittää huomiota siihen että tukisimme myös niitä tuottajia jotka eettisesti ruokaa tuottavat ja varsinkin niitä jotka eläinten hyvinvointia arvostavat ja tuottavat niitä tuotteita joissa eläimet huomioidaan erittäin hyvin

arvoisat edustajat en vähimmässäkään määrin halua rajoittaa teidän puheenvuorojanne kiinnitän huomiota kuitenkin siihen että tämä istunto päättyy kohtamiten noin puolen tietämissä pyydän että edustajat arvioivat sen onko tällä lakiesityksellä kiire tulla voimaan vai siirtyykö tämän lopullinen käsittely vapaaviikon jälkeen pitkästi marraskuulle

valtiovarainvaliokunnan maatalousjaosto kävi pohjois savossa kesällä ja kun täällä edustaja heinonen jo viittasi näihin syihin mistä tämä vaikea ahdinko johtuu niin siellä on tietysti pakotteet ja vastapakotteet mutta siellä on todellakin maitokiintiöiden poistamisella erityisesti pohjois savolle joka on suomen maitoaitta

aluetaloudellisestikin erittäin vakavat seuraukset kysymys kuuluu riittääkö kriisipaketti riittääkö tämä kokonaisuus ahdinkoa riittävästi helpottamaan se on toinen kysymys kolmannen lisätalousarvion joka tähän saliin tulee vasta kymmenes yhdettätoista käsittely on jo alkanut valtiovarainvaliokunnassa ennakoivasti ja siellähän on kolmekymmentäviisi miljoonaa rahoitusta mutta se rahoitus on otettu sitten eu maksatusten tulevista kansallisista osuuksista vetoan tässä yhteydessä hallituspuolueisiin että pitäkää nyt huoli sitten kun kehyksiä tarkastellaan että jatkossa turvataan niin että se vaje ei jää pysyvästi sinne kehyksiin ja se mitä tänä syksynä lisätalousarviolla maatilataloudelle pystytte antamaan ei ole pois tulevien vuosien

kuten edustajat hautala ja leppä täällä jo totesivat ja kertoivat erityiskiitoksen tästä laista ansaitsevat valmistelijat ja täällä eduskunnassa sitä erittäin ripeällä aikataululla käsitelleet tämän muutoksen perusteella velallisille tulee mahdollisuus järjestellä eli käytännössä useassa tapauksessa sopia lyhennysvapaasta koskien jo tämän vuoden jälkimmäisen puoliskon lyhennyksiä elikkä lainojen lyhennyksiä jotka käytännössä erääntyvät ensi viikolla tämä on erittäin merkittävä apu ja monissa tilanteissa lykkäys antaa mahdollisuuden saada toimintaa tervehdytettyä lainojen uudelleenjärjestelyllä lyhennysvapailla ja vakauttamislainojen käytöllä todennäköisesti pystytään estämään useita lainojen irtisanomistapauksia ja niistä johtuvia seurauksia kuten leppä täällä totesi tällä ei tilojen kannattavuuskriisiä ratkaista me tarvitsemme oikeudenmukaisen tulonjaon koko elintarvikeketjuun ja sitä kautta vahventuvat tuottajahinnat mutta tällä autetaan nyt tällä hetkellä suurimmassa kriisissä olevia tuottajia ja muutos on sinällään erittäin hyvä ja kannatettava toki myös byrokratian karsimista kustannusten nousun ehkäisemiseksi pitää jatkaa

lyhyesti haluan lähettää terveisiä maa ja metsätalousvaliokunnalle meillä on enää yksi sokeritehdas jäljellä sokerijuurikkaan tuotanto ei saa loppua suomesta varsinais suomi on erittäin suuri sokerijuurikkaan tuottaja terveiset siinä mielessä että sokeriteollisuutta tarvitaan suomessa sokerijuurikkaan tuotantoa edelleen

vastauspuheenvuoroni koski edustaja elomaan edellistä puheenvuoroa ja ja toivoisinkin että siihen kiinnitetään huomiota mutta se on hankintalaki jossa sitten huomioidaan eettisyys ja lähiruoka ja se tulee siellä paketissa tähän se nyt ei kuulu ja todettakoon että suomessa tuotetaan lihaa eettisesti muuhun eurooppaan nähden ja sillä tiellä voidaan toimia jo nyt terveisiä sinne varsinais suomeen sokerin osalta joka kuitenkin valmistetaan satakunnassa